Arvoisa puhemies, aluekehitys ja koheesiovarat ovat erittäin tärkeä osa EUn politiikkaa ja budjettia. Jopa kolmasosa varoistamme on suunnattu tähän tarkoitukseen ja on tietenkin tärkeää, että pystymme tukemaan syrjäisiä ja vähemmän kehittyneitä alueita ja näin edistämään myös niiden investointeja ja tulevaisuutta. Jatkossa, kun rahoitus on jonkin verran vähenemässä, olennaista on kuitenkin se, että mitkä painopisteet valitsemme tähän politiikkaan. Pidän erittäin hyvänä, että nyt kärjeksi on valittu nimenomaan innovaatiot, investoinnit puhtaaseen energiaan, kiertotalous, digitalisaation edistäminen sekä ennen kaikkea tietysti moderni, älykäs infrastruktuuri. Pidän hyvänä komission ehdotusta siitä, että kymmenen miljardia euroa koheesiovaroista suunnattaisiin Verkkojen Eurooppa hankkeeseen, millä voitaisiin nimenomaan tukea suuria rajatylittäviä liikennehankkeita. On erittäin tärkeää Euroopan sisämarkkinoiden kehittymiseksi, että ihmiset, tavarat ja palvelut voivat liikkua maasta toiseen. Tämä on kannatettava ja hyvä ehdotus ja olen harmissani siitä, että aluekehitysvaliokunta on nyt pudottamassa tuota summaa.

Samoin pidän tärkeänä sitä, että pystymme edistämään asetusta siitä, että jatkossa rahoitus sidotaan oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Tälläkin hetkellä meillä on EUn jäsenvaltioita, jotka saavat erittäin merkittävästi aluekehitys ja koheesiovaroja, mutta ne eivät noudata, eivätkä kunnioita enää oikeusvaltioperiaatetta.